lähetekeskustelua lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain pykälää jossa säädettäisiin oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä kuten että kansanterveyden vaarantaminen ei estä jatkoluvan myöntämistä viime viikolla me keskustelimme täällä euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan kertomuksesta kaksituhattaneljätoista ja valtuuskunnan kertomuksessa mainittiin tästä asiasta seuraavasti hiv positiiviset siirtolaiset kokevat moninkertaista syrjintää verrattuna muihin ja osalta evätään jopa maahan pääsy päätöslauselma tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän

kehottaa puuttumaan tilanteeseen varmistamalla edullisia hoito ja ehkäisypalveluja myös paperittomille lisäksi tässä mainitaan näin että päätöslauselma kehottaa poistamaan hiv positiivisten siirtolaisten maahantulo ja oleskelurajoitukset arvoisa puhemies ymmärtääkseni tämä hallituksen esitys on nyt tavallaan tätä näkökulmaa tässä korjaamassa koska nyt ei oleskeluluvan myöntämisen asiasta vaan näistä jatkoluvan myöntämisessä olevista esteistä arvoisa puhemies mielestäni aikaisemman hallituksen tekemä esitys tästä asiasta ei ole hyvä koska tällähän me avaamme kuitenkin mahdollisuuden myös paperittomien osalta tulla suomeen saamaan tulevaisuudessa terveyspalveluja jotka tulevat meidän yhteiskunnallemme hyvin kalliiksi itse en ymmärrä sellaista politiikkaa että meidän tulee tietoisesti ottaa sellaisia riskejä että me myönnämme jatkoluvan henkilöille joilla on vakavia kansanterveydellisiä sairauksia meillä ei ole tällaiseen kokeiluun varaa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään sivistysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään

liikenne ja viestintävaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto